Hän myös muistutti siitä, että maailmankaupassa tarvitaan uusia pelisääntöjä, että vääristävistä rakenteista päästään irti. Yksi vääristävä tekijä tapahtui aivan hiljakkoin, jolloin eteläkorealainen yritys lypsi sekä ranskalaista että suomalaista

Onnittelen siitä ranskalaisia, joskin se saattaa myöhemmin koitua suureksi taakaksi ranskalaisille veronmaksajille. Nyt komissio selvittää, onko tässä tapahtunut Euroopan unionin jäsenvaltioiden puolelta jotain EU säännösten vastaista.